yhdeksästoista kahdettatoista

pidetyssä täysistunnossa ehdotusten tekemistä varten ryhdytään nyt pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn

östmanin ehdotus kaksitoista ja kari uotilan ehdotus kuusitoista koskevat samaa määrärahaa joten ensin äänestetään kari uotilan ehdotuksesta kuusitoista peter östmanin ehdotusta kahteentoista vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan vastaan

ehdotus kuusikymmentäkuusi koskevat samaa määrärahaa joten ensin äänestetään ozan yanarin ehdotuksesta kuudenkymmenenkuuden stefan wallinin ehdotusta kuuteenkymmeneenviiteen vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan

uotilan

ehdotus kaksi ja ozan yanarin ehdotus kolme ovat saman sisältöisiä joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä

yanarin ehdotus kahdeksankymmentä päivi räsäsen ehdotus kahdeksankymmentäyksi kari uotilan ehdotus ja johanna ojala niemelän ehdotus kahdeksankymmentäkolme koskevat samaa määrärahaa joten ensin äänestetään johanna ojala niemelän ehdotuksesta kahdeksankymmentäkolme kari uotilan ehdotusta kahdeksaankymmeneenkahteen vastaan sen jälkeen voittaneesta päivi räsäsen ehdotusta kahdeksaankymmeneenyhteen vastaan sitten voittaneesta ozan yanarin ehdotusta kahdeksaankymmeneen vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan

ojala niemelän ehdotus uotilan ehdotus kahdeksankymmentäseitsemän ozan yanarin ehdotus kahdeksankymmentäkahdeksan ja stefan wallinin ehdotus kahdeksankymmentäyhdeksän koskevat samaa määrärahaa joten ensin äänestetään stefan wallinin ehdotuksesta kahdeksankymmentäyhdeksän kari uotilan ehdotusta kahdeksaankymmeneenseitsemään vastaan sen jälkeen voittaneesta ozan yanarin ehdotusta kahdeksaankymmeneenkahdeksaan vastaan sitten voittaneesta johanna ojala niemelän ehdotusta kahdeksaankymmeneenkuuteen vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan

arvoisa puhemies kohtaan yhdeksänkymmentäyhdeksän oli tarkoitus

arvoisa puhemies kohdassa sataneljätoista oli tarkoitus äänestää ei

kohdassa

arvoisa rouva puhemies kohdissa yksitoista seitsemänkymmentäkolme

puhemies kohtaan satakahdeksan

oli tarkoitus

äänestää ei arvoisa puhemies

ojala niemelän ehdotus

puhemies kohdassa kolmekymmentäkuusi ja kohdassa kuusikymmentäviisi tarkoitukseni oli äänestää jaa
arvoisa rouva puhemies kohdissa kolmekymmentäkuusi ja kuusikymmentäviisi tarkoitukseni oli

puhemies kohdassa kuusi oli tarkoitus äänestää jaa arvoisa

oli äänestää kohdissa kolmekymmentäviisi ja kuusikymmentäkaksi

arvoisa puhemies nyt en huomannut että verolinjasta oli kysymys kohdassa kahdeksankymmentäneljä tarkoitus oli äänestää
arvoisa puhemies kohdassa kuusikymmentäyhdeksän tarkoitus oli äänestää ei arvoisa

arvoisa puhemies äänestyksessä yhdeksän oli tarkoitus äänestää

arvoisa puhemies kohdassa kuusikymmentäkaksi tarkoitus oli äänestää jaa

arvoisa rouva puhemies kohdassa neljäkymmentäkuusi piti

arvoisa puhemies kohdassa kaksitoista oli tarkoitus äänestää jaa ja kohdassa kahdeksankymmentä oli tarkoitus äänestää jaa

arvoisa rouva puhemies kohdassa yhdeksäntoista tarkoitukseni oli äänestää ei mutta äänestin jostain syystä

päiväjärjestyksen neljäntenä asiana on oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuusselvitys työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia sanna marin on pyytänyt vapautusta suuren valiokunnan jäsenyydestä lakivaliokunnan jäsenyydestä ja ympäristövaliokunnan varajäsenyydestä

kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että eduskunta päättäisi keskeyttää valtiopäivät tämän istunnon päätyttyä edelleen puhemiesneuvosto ehdottaa että eduskunta kokoontuu vuoden kaksituhattakahdeksantoista valtiopäiville maanantaina viides toista kaksituhattakahdeksantoista kello kaksitoista nolla nolla jolloin vuoden kaksituhattaseitsemäntoista valtiopäivät päättyvät